Arvoisa puhemies, eurooppalaiset ovat valinneet tänne Euroopan parlamenttiin lähes 37 prosenttia naisia, ja kun me teemme nimityksiä silloin Euroopan kansalaiset eivät voi suoraan osallistua, joten vastuu on meillä. On valitettavaa, että tässäkin istunnossa tänään olemme kyenneet nimittämään vain kolme miestä, mutta sitä ennen kävimme hyvän keskustelun naisten nimityksistä. Vetoamme jälleen Euroopan parlamenttina, että kun jäsenmaat ehdottavat nimiä, he esittäisivät aina miehen ja naisen, mutta sitäkin pidemmälle pitäisi mennä ja ottaa naisia myös nimitykseen ja tällä hetkellä tilanne ei ole hyvä. Euroopan instituutioita on 11, niitä kahta johtaa nainen. Se on kaukana kansalaisten tahdosta. Tärkeimmillä tuoleilla yleensäkin viime viikolla laskemani mukaan on vain 25 prosenttia naisia.

Tilanne muuttuu kovin hitaasti, ja siksi lasikatteen rikkomiseksi on ryhdyttävä todellisiin toimiin ja katsoa tulevissa nimityksissä myös sukupuolten tasa arvoa paremmin.